Panostamme kestävään kasvuun, nuorisotyöttömyyden hoitoon ja pk yritysten mahdollisuuksiin luoda uusia työpaikkoja.

Emme voi jäädä jälkeen itsellemme asettamistamme tavoitteista emmekä kansainvälisistä sitoumuksista. Komission on annettava realistiset esitykset tavoitteiden saavuttamiseksi. Haluan muistuttaa, että olemme budjettivallan käyttäjinä paljon vartijoina.

jatkuvasti kasvattaa. Esitämme hanakasti lisäyksiä, mutta säästökohteiden etsimisessä emme ole kyllä kunnostautuneet, se meidän on sanottava. Monissa jäsenmaissa todellisuus on kuitenkin toinen. EU budjetin kasvattamiseen suhtaudutaan hyvin suurella varauksella. On ilmiselvää, että säästöjä on tehtävä Britannian lähdettyä tai lähtiessä. Toivon, että seuraavia vuosibudjetteja ja erityisesti seuraavaa rahoituskehystä silmällä pitäen kokoonnumme yhteen miettimään myös kohteita, joista voimme säästää tai käyttää olemassa olevia rahoja tehokkaammin. Unionin prioriteetit muuttuvat ja uusiin prioriteetteihin on oltava tarvittava rahoitus. Tämä ei kuitenkaan voi tarkoittaa sitä, että prioriteetit pelkästään lisääntyvät. Uusien painopisteiden rahoittamiseksi on löydettävä myös vastaavia säästöjä.